Arvoisa puhemies, hyvä korkea edustaja, aivan kuten täällä on jo kuultu, kuolonuhrit ja sotilaitten loukkaantumiset ovat valitettavia, mutta tuon avustussaattueen tarkoitusperät eivät olleet niin humanitääriset kuin aluksi oletettiin, vaan hyvin pitkälti poliittiset.

Hamas ei halua rauhanneuvottelujen jatkamista ja halusi omalta osaltaan vain sekoittaa tilannetta. Se on kieltäytynyt vastaanottamasta laivueen tarkastettuja lasteja maanteitse ja tähtää ainoastaan saarron purkamiseen. Israelin on viestitetty olevan valmis helpottamaan Gazan saartoa lähitulevaisuudessa. Se on myös perustanut tutkimuskomitean, jossa on ensi kertaa mukana myös kaksi kansainvälistä tarkkailijaa.

On hyvä myös huomata, että toisin kuin julkisuudessa on väitetty, merisaarto alueella ei riko mitään kansainvälisen oikeuden sopimusta. On täysin oikeutettua ja oikein, että Israel haluaa takuut siitä, ettei Gazan saarron helpottaminen johda siihen, että palestiinalaistaistelijat saavat samalla aseita ja raketteja. Todellista rauhaa ja hyvinvointia ei alueelle saada, jos Hamas vahvistuu ja saa niin poliittista arvovaltaa kuin sotilaallista voimaakin.